Se tunnustaa myös tiedotusvälineiden roolin yleisen mielipiteen muokkaajana.

Lapset kohtaavat sukupuolten eriarvoisuutta jo hyvin nuorena, esimerkiksi televisiosta, peleistä ja mainoksista omaksuttujen kuvien välityksellä. Mediassa olisi annettava ääni monenlaisille naisille ja tuotettava monipuolisia roolimalleja, jotta vanhakantaiset sukupuolistereotypiat pystytään murtamaan. Mietinnössä oli myös muutamia ongelmallisia kohtia, kuten ehdotus ottaa käyttöön sukupuolikiintiöitä, joita en kannata.